Arvoisa puhemies, haluan onnitella komissiota tämän päivän digipaketista. Siinä otetaan nyt aivan oikeita askelia eurooppalaisen sisämarkkinan luomiseksi myös digitaalisiin palveluihin. Tiedämme, että se on edelleen iso ongelma Euroopassa, että samaan aikaan kun ihmiset, tavarat ja pääomat liikkuvat yli rajojen, digitaaliset palvelut usein pysähtyvät edelleenkin rajoille. Oli suorastaan hämmästyttävää lukea tuota komission selvitystä, jossa oli tutkittu kymmentätuhatta verkkokauppaa, ja yli kuudessakymmenessä prosentissa näistä verkkokaupoista toteutettiin maarajoituksia ja itse asiassa vain yksi kolmasosa verkkokaupoista mahdollisti ostot Euroopan unionin valtioiden välillä. Eli on erittäin tärkeää nyt, että komissio tänään teki ehdotuksen tuosta perusteettomien maarajoitusten poistamisesta. Se toivon mukaan vauhdittaa verkkokauppaa Euroopassa ja lisää kilpailua. Totta kai haasteenamme on koko ajan lainsäädännössä se, että teknologia kehittyy paljon nopeammin kuin lainsäädäntö ja toisaalta myös kuluttajien tottumukset ja odotukset muuttuvat hyvin nopeasti.